On helppo arvostella, mutta on pakko antaa tunnustusta. 27 erilaisen maan johtaminen moniarvoisessa Euroopassa on haastava tehtävä ja te olette onnistunut siinä hyvin. Te olette ollut tasapainottava tekijä suurten ja pienten maiden välillä, joten tässä yhteydessä minun on helppo lainata puolueeni puheenjohtajaa, Suomen pääministeriä Matti Vanhasta, joka totesi, että te ansaitsette jatkokauden. Olen lämpimästi tukemassa teidän jatkokauttanne ja tulen äänestämään sen puolesta. Teidän tekonne viiden vuoden ajalta puhuvat sen puolesta. Ei ohjelmia minun mielestäni tarvitse enää esittää, koska teot puhuvat ja toivon, että myös tulevassa komissiossa myös suomalaisella komissaarilla Olli Rehnillä voi olla hyvä ja vahva asema. Mutta ennen muuta huomenna tulemme äänestämään sen puolesta, että te pääsette perustamaan uutta komissiota.